Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen siitä, että komissio on panostanut ennen kaikkea nuorten kuulemiseen ja opiskelu ja harjoittelumahdollisuuksiin, joita nyt myös Erasmuksessa lisätään, sekä siihen, että nuoret voivat tutustua toisiinsa ympäri Eurooppaa.